Arvoisa puhemies, minulla on hyvä uutinen portugalilaisille. Juuri saamani tiedon mukaan Suomessa on päästy sopimukseen ja hyväksytty komission ehdotus Portugalin lainojen järjestelystä, joten Suomi ei ole enää esteenä.